oikeasti siinä on kyse hyvin tärkeästä asiasta, vaikka jaan myös Anders Wijkmanin näkemyksen siitä, että näkökulmaa pitäisi laajentaa resurssitehokkuuteen ylipäätänsä. Kaikki ilmastonsuojelun hintaa analysoineet selvitykset osoittavat, että energiaa säästämällä leikkaamme päästöjä nopeimmin ja halvemmalla. Asettamalla energiatehokkuusvaatimuksia laitteille ja tuotteille säästämme merkittävästi energiaa ilman, että kansalaisten tarvitsee nähdä vaivaa. Rakennusten arvioidaan aiheuttavan 36 prosenttia EUn kasvihuonekaasupäästöistä. Kaikkien näkemieni selvitysten mukaan rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on yksi edullisimmista tavoista suojella ilmastoa. Nyt olemme laajentamassa ekologista suunnittelua koskevan direktiivin soveltamisalaa siten, että energiavaatimuksia voidaan asettaa esimerkiksi myös ikkunoille ja rakennusten seinä ja eristyselementeille. Se on oikein, ja minusta on hienoa, ettemme antaneet kemianteollisuuden lobbarien estää tätä tarpeellista päätöstä.

Toinen tärkeä keino on laitteiden energiamerkinnät. On tautisen tyhmää, että komissio yrittää luopua hyväksi havaitusta Asta Ghen asteikosta, jonka kuluttajat ovat oppineet tuntemaan ja josta on otettu mallia muuallakin maailmassa. Olen iloinen, että parlamentin teollisuus tutkimus ja energiavaliokunta otti tällä viikolla vahvasti kantaa sen puolesta, että tuttu Asta Ghen asteikko säilytetään ja kriteereitä päivitetään sen mukaan, kun tekniikka kehittyy. Toivon, että komissio vihdoinkin ottaa onkeensa tämän parlamentin vahvan ja selkeän näkemyksen.